Arvoisa puhemies, tämä PCI lista, joka on rahoituskelpoisten hankkeiden hakemuslista, josta tänään äänestimme, on osa isompaa kokonaisuutta, osa TEN E sääntelyä, jossa odotamme komissiolta pikaisesti parempaa sääntelykehystä. Itse olin Verkkojen Eurooppa neuvottelija tälle tulevalle rahoituskaudelle.

Itse äänestin tämän listan puolesta, vaikka se ei ole täydellinen, sillä se sisältää myös kolme neljäsosaa sähköverkkojen parantamishankkeita. Minun mielestäni nyt täytyy kiinnittää huomio siihen, että näitä hankkeita haetaan. En tiedä, onko monella mepillä on täällä esimerkkejä hankkeista, jotka ovat jääneet rahoittamatta. Niitä ei olla haettu ja nyt uuteen lainsäädäntöön täytyy saada energiatehokkuus, älyverkot ja muut paljon paremmin mukaan.